Arvoisa puhemies, kiitos puheenvuorosta. Vielä pari vuotta sitten oli Euroopassakin vallalla oppi, ääriliberalismi, jossa sanottiin, että politiikka vain sekoittaa markkinoiden toimintaa ja että markkinat ratkaisevat. Nyt olemme tilanteessa, jossa politiikalla on merkitystä. Politiikka ratkaisee asioita ja on erittäin tärkeää, että nyt on rahoitusvalvonnassa päästy eteenpäin.

Euroopan unioni saa uskottavuutensa juuri konkreettisilla tuloksilla. Olemme nyt ottamassa näitä konkreettisia askeleita.